Arvoisa puhemies, Keski Afrikka on ollut epävakaa jo pitkän aikaa, mutta ihan viime aikoina todellakin tulitauko on saavutettu ja se on hyvä asia. Mutta on syytä olla erittäin huolestunut ihmisoikeustilanteesta, kuten täällä on käynyt ilmi jo monta kertaa. Valitettavasti jälleen kerran naiset ja nuoret tytöt kärsivät eniten väkivallasta, erityisesti seksuaalisesta väkivallasta. Väkivalta siviilejä kohtaan, ryöväykset ja muu väkivaltatoiminta on kohdistunut nimenomaan etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin, näin on kerrottu.

Siksi on hyvä, että me keskustelemme tästä asiasta, ja me vaadimme, että korkea edustaja lady Ashton hyödyntää nyt Euroopan unionin ja Keski Afrikan tasavallan välisen suhteen ja aktiivisesti edistää rauhan rakentamisen strategiaa.